ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia edellisessä täysistunnossa esiteltiin tasavallan presidentin tälle päivälle päivätty kirjelmä jonka mukaan pääministeriehdokas on puolueen puheenjohtaja kansanedustaja oikeustieteen kandidaatti antti rinne ehdotuksen hyväksymisestä on äänestettävä valinnassa noudatetaan suomen perustuslain kuudennenkymmenennenensimmäisen pykälän toisen momentin ja eduskunnan työjärjestyksen kuudennenkymmenennenviidennen pykälän ensimmäisen momentin säännöksiä ehdokas on tullut valituksi pääministeriksi jos toimitettavassa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan asiasta ei sallita keskustelua pääministeriehdokkaan hyväksymisestä toimitetaan koneäänestys puolueen puheenjohtaja kansanedustaja oikeustieteen kandidaatti antti rinteen valinta pääministeriksi jaa joka ei kannata valintaa

eduskunta päättänee saattaa valinnan tuloksen tasavallan presidentin tietoon

arvoisat kansanedustajat kiitän lämpimästi minulle osoittamastanne luottamuksesta tultuani äsken toimitetussa äänestyksessä valituksi pääministeriksi eduskunta todennee tehtäväni eduskunnan puhemiehenä lakkaavan siitä hetkestä jolloin tasavallan presidentti nimittää minut pääministerin tehtävään ilmoitetaan että puhemiehen vaali toimitetaan ensimmäisessä pääministerin nimittämisen jälkeen